Arvoisa puhemies, hormonihäiritsijät vaikuttavat pieninä annoksina usein ylisukupolvisesti ja niitä saadaan useista lähteistä. Me kaikki tiedämme, että tämä on aliarvioitu, peruuttamaton ja pitkäaikainen riski. Siksi on ollut valitettavaa nähdä, miten komissio on laahannut jalkoja tämän asian kanssa sekä kriteerien valmistelussa, jossa oikeuden kautta jouduttiin vauhdittamaan tätä prosessia, että sisällön muodostamisessa. Siksi tuntuu myös pahalle, että nyt komissio viittaa parlamenttiin suhteessa kiireeseen, kun ensin koko valmisteluprosessi on ollut hyvin ongelmallinen.

Se on tehnyt poliittisen kompromissin. Arvoisa komissaari, ymmärrän kuinka hankalaa poliittisten kompromissien tekeminen on, mutta ihmisten terveydellä ja juridisesti se ei ollut tässä mahdollista. Joskus on parempi olla tekemättä huonoa lainsäädäntöä, joka on pitkäaikainen, kuin jättää se tekemättä.